Suurimmat haasteet liittyvät nimenomaan julkisiin hankintoihin ja sen lisäksi suurin osa koheesiovarojen kohdalla tapahtuneista ongelmista liittyy myös monimutkaisiin toimeenpanosääntöihin sekä varainhoitoasetuksesta nouseviin säädöksiin, joissa ei aina oteta riittävästi huomioon aluekehityksen monimutkaista toimijaverkkoa.

Täytyy kuitenkin muistaa, että se ei poista sitä perustavanlaatuista ongelmaa, että säännöt ja järjestelmät ovat liian monimutkaisia, eikä tässä tapauksessa ongelmia pidä lähteä ratkomaan väärästä päästä. Samaan aikaan parlamentti käsittelee myös varainhoitoasetusta tuleville rahoituskehyksille. Vaikka nyt käsiteltävä vastuuvapausprosessi katsookin vuoteen 2009, on tärkeää ottaa oppia huomisen varalta ja viimein yksinkertaistaa myös varainhoito.